ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia

edelleen puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta kokoontuu vuoden kaksituhattakuusitoista valtiopäiville tiistaina toinen toista kaksituhattakuusitoista kello kaksitoista jolloin vuoden kaksituhattaviisitoista valtiopäivät päättyvät

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kuusitoista asian käsittely keskeytettiin seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa

nyt ryhdytään pääluokan kolmeenkymmeneen yksityiskohtaiseen käsittelyyn yleiskeskustelu päättyi seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa

ehdotus kahdeksan ja ehdotus yhdeksän ovat saman sisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

uotilan ehdotus kaksi pia viitasen ehdotus kolme ja ozan yanarin ehdotus neljä koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään ehdotuksesta neljään keskenään saman sisältöisiä ehdotusta kaksi ja ehdotusta kolmeen vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

haglundin ehdotus kaksitoista pia viitasen ehdotus kolmetoista ozan yanarin ehdotus neljätoista ja kari uotilan ehdotus viisitoista koskevat samaa ensin äänestetään ehdotuksesta viisitoista ehdotusta neljääntoista vastaan sitten voittaneesta vastaan ja sen jälkeen voittaneesta

vastaan lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan

rouva puhemies

jaa

ei kyllä kuulu lainkaan mitä täällä puhutaan joten pyydän

tulojen käsittelyyn menettelytavan mukaisesti yleiskeskustelua ei sallita nyt esitellään veroja ja veronluonteisia tuloja koskeva osasto